Juuri sen takia me työstämme prosessuaalisia miniminormeja, että voimme luottaa toisiin jäsenmaihin esimerkiksi rikoksesta epäillyn tai syytetyn luovutustilanteessa. Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on tehnyt todella hyvää ryhmätyötä meidän kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Kaikkein tärkeintä on todeta, että nyt meillä on direktiivi, jonka tulee taata se, että jokaisella on oikeus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi viranomaisessa ja tuomioistuimessa, mikä on yksi oikeusvaltion perusedellytyksistä. Kiitän esittelijää myös siitä, että hän näki vaivaa löytääkseen ratkaisuja, joiden avulla ylitämme tiettyjä ongelmia, joita eri jäsenvaltioilla on erilaisten oikeuskulttuurien vuoksi. On tietenkin valitettavaa, että voimaanastumisaika tulee olemaan 36 kuukautta.